Energiatehokkuuteen tulee panostaa niin rakennusalalla, kuljetuksissa, palveluissa kuin erilaisissa tuotantomenetelmissä, energian tuotantoa unohtamatta. Uusiutuvasta energiasta puhuttaessa on syytä painottaa, että sitä voidaan tuottaa myös kestävästi, pienimuotoisesti ja paikallisesti ja täten auttaa Eurooppaa kasvun tiellä. Tarvitaan siis lisää panostusta uusiutuvien energiavaihtoehtojen tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta myös pienet ja keskisuuret yritykset voisivat niitä hyödyntää.